Lukuisat oikeudenkäynnit viime vuosina ovat kuitenkin herättäneet huolta Venäjän oikeuslaitoksen itsenäisyyden ja puolueettomuuden suhteen.

Eniten siitä kärsii kuitenkin Venäjän kansalaisyhteiskunta. Niin kansalaisjärjestöjen kuin homoseksuaalienkin kohtelu herättää huolen syrjinnästä.